päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa herra puhemies britannian ero euroopan unionista toteutui viimein viikko sitten perussuomalaiset onnittelevat itsenäistä britanniaa ja toivovat että tämä historiallinen tapahtuma toimii terveellisenä herätyksenä kiihkeimmille liittovaltion kannattajille myös muualla kysymykseni koskee kuitenkin britannia oli eun toiseksi suurin nettomaksaja ja kun se poistuu tämä luonnollisesti heijastuu jäljelle jäävien nettomaksajien asemaan edellyttäen että eu budjetin menopuolta ei karsita ankaralla kädellä komissio on esittänyt budjetin kasvattamista yhteen pilkku yhteentoista prosenttiin bruttokansantuotteesta itä ja etelä euroopan nettosaajat tietysti kannattavat tätä sen sijaan useimmat pienet nettomaksajamaat kuten alankomaat ruotsi ja itävalta ovat suhtautuneet tähän nihkeästi kuten järkevää onkin mikä on punavihreän hallituksen kanta hyväksyykö se suomen nettomaksuosuuden pysyvän kasvattamisen brexitin myötä vai kannattaako se menojen karsimista ja jos kyllä mistä

arvoisa puhemies erinomainen kysymys edustaja halla aho elämme tällä hetkellä todellakin sitä historiallista aikaa jossa euroopan unionista jäsenmaa on irrottautumassa iso britannia lähtee mutta onneksi me me voimme kaikki huokaista helpotuksesta että brexit tapahtuu nyt kuitenkin sopimuksen puitteissa me emme ole nyt sopimuksettomassa erossa valmistaudumme nyt siihen tulevaisuuteen jossa iso britannia on suhteessa euroopan unioniin kolmas maa mutta kyllä sillä on vaikutuksensa unionin rahoitukseen vaikutus otettiin jo hyvissä ajoin huomioon siten että kun euroopan unionin komissio valmisteli tulevalle rahoituskehyskaudelle eteenpäin omaa esitystään niin jo siinä brexit laskettiin ikään kuin pois eli kaikki valmistelu lähtee siitä että unionista yksi iso nettomaksaja on lähtenyt aivan samalla tavalla kun suomi valmisteli puheenjohtajamaana oman esityksensä rahoituskehykseksi niin siinä brexitin vaikutus on laskettu pois mutta selvää on että suomi yhtenä

arvoisa puhemies kun suomi liittyi euroopan unioniin vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi eu koostui pääosin maista jotka olivat yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen osalta suunnilleen samankaltaisella tasolla

nyt jo päättyneellä suomen puheenjohtajuuskaudella eurooppaministeri tuppurainen suhtautui suorastaan pelottavalla innolla uusiin laajentumisiin millä tavalla on suomen etu että eu laajenee uusiin maihin jotka eivät ole valmiita jäsenyyteen eikö edellisistä kierroksista ja virheistä ole opittu

arvoisa puhemies aivan aluksi haluaisin sanoa että euroopan unioni ei ole meille ei suomelle enkä usko että muillekaan jäsenmaille pelkkää kirjanpitoa kun me arvioimme tämän eurooppalaisen yhteistyön hyötyjä ne ovat aineettomia sen kaltaisia kuin rauha ja vakaus ne ovat ensisijaisesti arvoja ja sellaisia seikkoja joita ei voi laskea euroissa ja uskon että aika laajasti jaettu näkemys tässäkin salissa siitä huolimatta kyllä meillä tietysti myös näitä taloudellisia vaikutuksia on ja ja vähän tuohon edelliseen kysymykseenne jatkona me olemme tulossa nyt tämän viikon lopulla eu ministerivaliokunnassa linjaamaan suomen omia intressejä ja suomen omia tavoitteita tähän tähän tulevaan eun budjettikauteen mutta mitä tulee eun laajenemiseen nyt ovat olleet esillä muutamat länsi balkanin maat pohjois makedonia ja albania ja nyt keskustellaan siitä avattaisiinko jäsenyysneuvottelut se jos neuvottelut päätettäisiin avata ei vielä tarkoita että näistä maista tulisi automaattisesti jäsenmaita vaan tiukoilla kriteereillä mennään eteenpäin ja neuvotteluita saatettaisiin käydä jopa

arvoisa puhemies briteille ei kelvannut eu federalismi eikä ylhäältä tuleva käskyttäminen suomen hallitukselle brysselin käskyt kyllä edelleen kelpaavat mutta suomen kansa valveutuu ja ymmärtää että brysselin byrokraattien valta ei voi kasvaa ikuisesti brexitissä ei ole kysymys kansakunnan eristäytymisestä vaan itsenäisyydestä iso britannia jatkaa täysin kansainvälistä yhteistyötä ja se jatkaa kansainvälistä kauppaansa suomen kannattaisi toimia kuten järkevä maa ja pyrkiä nyt varmistamaan omat etunsa jopa ruotsi vastustaa nyt eun jäsenmaksujen korotusta mutta suomen hallitus näyttää peesaavan eu eliittiä brexitin toteutuminen ja kasvavat eu menot saavat epäilemään ja myös muissa maissa pohtimaan onko eun suunta hyvä onko tässä järkeä kertokaa vielä mikä hallituksen linja on hyväksyttekö te eun jäsenmaksujen korotukset vai ette

arvoisa puhemies on tietysti ison britannian oma ratkaisu että he jättävät unionin ja jokainen jäsenmaa tekee omia ratkaisujaan valtaosa on kuitenkin päättänyt pysyä unionissa sen tuomien etujen vuoksi mutta eu ei ole mikään pakkoyhteisö jos joku jäsenmaa haluaa lähteä niin nyt on todistettu että se on mahdollista mitä tulee näihin maksuihin niin kuten totesin sekä komission tekemä esitys että suomi puheenjohtajamaana valmisteltu nyt pohjana oleva esitys lähtevät siitä että brexitin vaikutus on laskettu pois eli nyt on tehty budjetti kahdellekymmenelleseitsemälle eu jäsenmaalle ja se on otettava tässä kokonaistasossa huomioon siksi suomi kuultuaan jäsenmaita puheenjohtajamaana laski tätä kokonaistasoa mikä tulee vaikuttamaan myös suomen nettomaksuasemaan meidän esityksemme lähtee siitä että eu kahdenkymmenenseitsemän budjetti olisi tuhatkahdeksankymmentäseitsemän miljardia euroa joka olisi noin yksi pilkku nolla seitsemän prosenttia eu kahdenkymmenenseitsemän bktsta

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa todetaan että laajentumis ja naapuruuspolitiikka ovat merkittävässä roolissa euroopan rauhan hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä vakauden edistämisessä britit osoittivat mielipiteensä eun liittovaltiokehityksestä kun euroopan mahtimaa äänesti jaloillaan ja käveli pois unionista jos brittien mukanaan viemät osat paikataan rikkinäisillä osilla eun rattaat tulevat taatusti hajoamaan tulevaisuudessa siintävissä töyssyissä toisessa suunnassa tunkua toki riittää euroopan unioniin ja miksipä ei riittäisi kun silmissä kiiluvat nettomaksajilta saatavat veroeurot eu on jatkuvassa tulehdustilassa omien periaatteidensa rikkomisen sekä poliittisen europrojektin vuoksi vuonna kaksituhattaseitsemän jysäytettiin sisään bulgaria joka johtaa eussa korruptiossa sekä romania jonka ihmisoikeusloukkaukset eivät ole piilossa keneltäkään millaista linjaa hallitus on ajamassa eun laajentumisen suhteen me emme saaneet äsken vastausta tähän kysymykseen joka esitettiin

puhemies minusta on nyt syytä noteerata se että kansalaisten tuki eulle ja eurooppalaiselle yhteistyölle on ehkä tällä hetkellä historiallisen korkealla se näkyy eurobarometritutkimuksissa se näkyi viime kevään euroopan parlamentin vaaleissa äänestysaktiivisuus nousi eivätkä nämä eu vastaiset ja kriittiset voimat mitään sen kaltaista vaalivoittoa saaneet josta tulisi päätellä että kansalaiset olisivat kääntäneet selkänsä euroopan unionille kyllä euta kannatetaan ja me voimme olla sen suhteen rauhassa ja seistä suoraselkäisesti niiden periaatteiden takana jotka ovat marinin hallituksen eu politiikan periaatteita me olemme aktiivinen jäsenmaa eun eturivissä tuemme vahvaa ja toimintakykyistä unionia kun te kysyitte edustaja tynkkynen periaatteista laajentumiseen niin pidämme tiukasti kiinni oikeusvaltioperiaatteesta joka oli meidän puheenjohtajakautemmekin keskeinen teema tässä olisi ehkä odottanut myös suurimmalta oppositiopuolueelta tukea suomen linjalle oikeusvaltiokysymyksissä kun me jäsenmaiden tuella otimme muun muassa unkarin kuulemisen esille ministerineuvostossa artikla seitsemän mukaisesti mikä oli teidän kantanne näihin kysymyksiin se jäi

arvoisa puhemies maanantaina brysselin käynnillä oli surullinen näky kun britannian lipputanko oli tyhjä se oli surullinen näky britannia on ollut keskeinen kumppani suomelle euroopan unionin kehittämisessä meidän tärkeä liittolainen neljänneksi viidenneksi tärkein kauppakumppani erittäin ikävä asia unionin kannalta ja sikäli on ikävää ja harmillista että jotka näkevät tämän jotenkin hyvänä ja positiivisena asiana nimittäin mitä tulee tähän jäsenmaksuosuuteen niin suomalaiset maksavat viisikymmentä euroa per vuosi per henkilö siitä kaikesta mitä me saamme euroopan unionista sisämarkkinat hyvinvointia vakautta ja ne ovat niin tärkeitä arvoja meille että kyllä se viisikymmentä euroa kannattaa maksaa ja se linja joka hallituksella on maltillinen jäsenmaksuosuuden kasvattaminen on järkevä eikö olekin niin että euroopan unionissa nimenomaan näillä rahoilla vastataan juuri niihin asioihin jotka ovat esimerkiksi perussuomalaisten puheissa kuten maahanmuuton hallintaan tai turvallisuuteen tai terrorismin vastaiseen työhön

arvoisa puhemies edustaja orpo näin on olette aivan oikeassa sekä komission tekemässä esityksessä että suomen puheenjohtajamaana täsmentämässä esityksessä nämä niin sanotut uudet modernit kohteet ovat selkeästi budjetin suurin menoluokka ne ovat yli kolmasosa kaikesta rahankäytöstä ja ne kohdistuvat juuri niihin asioihin joita olen kyllä kuullut tuolta salin oikealta laidalta usein vaadittavan eun on oltava vahvempi ulkorajavalvonnassa meillä on oltava useita pääluokkia joilla vastaamme maahanmuuttoon maahanmuuttajien

suomen täytyy nyt pohtia ja joista yhdessä eduskunnan kanssa täytyy muodostaa

aivan kuten edustaja orpo sanoi kysymys on kokonaisuudesta mitä suomi saa mikä on suomen saanto ja tässä kauppa ja kauppapolitiikka nousevat keskiöön olin itse alkuviikon lontoossa keskustelemassa siitä tulevaisuudesta mikä on eun ja ukn välinen tulevaisuus kauppapolitiikassa ja mikä on suomen rooli brexitillä on arvoisa edustaja halla aho negatiiviset vaikutukset koko euroopan taloudelle suomelle ja myös britannialle tämän näyttävät myös alaan liittyvät tutkimukset siksi on oleellista että euroopan unioni luo mahdollisimman tiiviin kauppasuhteen ukn kanssa aikataulu on todella tiukka ja itse olen todella skeptinen sen osalta että tässä ajassa ehtisimme tehdä kokonaisvaltaisen kauppasopimuksen suomen etu on edelleenkin tiivis yhteistyö britannian kanssa ja sitä tämä hallitus tulee

arvoisa puhemies tämä edustaja orpon tavoin oli meille valtaosalle suomalaisista varsinainen pettymysten päivä ja hetki eurooppalaista inhimillistä myönteistä kehitystä ajatellen tämän asian jatkohoito on nyt tietysti tarkkaan mietittävä sillä iso britannia on meille olennainen kumppani brexit ilmiöstä huolimatta iso britannia on ylivoimaisesti merkittävin turvallisuuspolitiikan tuottaja euroopan alueella eusta pois jääminen merkitsee tässä suhteessa isoa haastetta sille miten eun puolustusulottuvuutta kehitetään ja meille on tärkeää että tätä asiaa nyt ei päästetä käsistä vaan että euroopan unioni kykenee tekemään työtä tässä suhteessa yhteydessä britanniaan miten me varmistamme herra puolustusministeri sen että tämä asia hoidetaan loppuun saakka tyylikkäällä ja asian edellyttämällä vakavuudella
ministeri kaikkonen mikäli vastaatte riittävän ripeästi niin myös ministeri haavisto saa vastauksen
arvoisa puhemies tässä asiassa on ainakin kaksi puolta yhtäältä iso britannia on ollut aika nihkeä kehittämään yhteistä eurooppalaista puolustusyhteistyötä ja nyt kun ulkona niin ehkä sitten muulla joukkueella on hivenen entistä enemmän vapauksia tiivistää yhteistyötä toisaalta on juuri niin kuin sanoitte edustaja kanerva että ison britannian merkitys on erittäin suuri se on vahva puolustuspoliittinen toimija ja on tärkeätä että jatkossa yhteistyö eu maitten ja ison britannian välillä jatkuu minä olen siinä käsityksessä käymieni keskustelujen perusteella myös ison britannian puolustusministerin kanssa aion käydä niitä lisää lähiviikkojen aikana itse asiassa hänen kanssaan että isolla britannialla on halu jatkaa tätä yhteistyötä sille pitää rakentaa tämän vuoden aikana lähitulevaisuudessa muodot mutta ainakin tämä yhteistyö hyödyttäisi sekä isoa britanniaa että muuta euroopan unionia mukaan lukien suomea
arvoisa puhemies tämä edustaja kanervan kysymys on erittäin tärkeä myös koko eun ulkoisen vaikutuksen näkökulmasta jos ajattelee että tähän asti näissä eu pöydissä maailmalla lähetystöjen tapaamisissa on istunut aina ison britannian edustaja mukana ja jos ajattelee heidän osaamistaan pohjois afrikassa afrikan mantereella lähi idässä niin sillä on ollut hyvin suuri merkitys eun analyysikyvylle ja aivan viimeaikaisten konfliktien osalta iran irak konfliktin ja libyan konfliktin osalta on ollut myöskin tuolla ulkoministeripöydässä erittäin tärkeää että iso britannia on voinut olla läsnä ja ja heidän näkemyksensä on kuultu nyt tulee tietysti se haaste miten jatkossa tämä yhteistyö

tähän kysymykseen vielä lisäkysymyksen edustaja essayahille ja sitten kysymyksen alkuperäiselle

yhteinen eu budjetti on haasteissa paitsi sen takia että suuri nettomaksajamaa iso britannia lähtee mutta myös siksi että on paljon uusia alueita joihin sitten budjetissa halutaan satsata toki siellä on ihan tarpeellista niin kuin tässä kollegat ovat tuoneet esille muun muassa turvallisuuspolitiikka ja ulkorajojen valvonta mutta sitten myöskin sellaista jota suomen näkökulmasta voi pitää erittäin valitettavana että hallitus on taipunut kannattamaan euromaiden omasta eurobudjettilinjasta suomi on sitä järjestelmällisesti vastustanut nähnyt sen turhana koska siellä on tarkoitus yhteisellä rahalla lähteä tukemaan sellaisia kilpailukykyedellytysten nostamisia jotka kuitenkin kuuluvat kansalliseen päätäntävaltaan ja joissa pitäisi ottaa kansallisesti vastuuta suomi ei myöskään näitten suunniteltujen kriteereitten valossa tule hyötymään millään tavalla tästä eurobudjettilinjasta ja olisinkin halunnut kysyä minkä tähden suomen hallitus on taipumassa tähän että tällainen turha ja kallis oma euromaitten budjettilinja tänne budjetin sisälle ollaan tekemässä
arvoisa puhemies on syytä sanoa se että tämä eun rahoituskehys on yksi kokonaisuus ja mistään ei ole päätetty ennen kuin kaikesta on päätetty ja kaikesta päätetään yksimielisesti karkeasti ottaen budjetti jakautuu kolmeen luokkaan meillä on nämä perinteiset menoluokat niin kuin maatalous ja aluekehitys eli koheesio ja sitten on näitä uusia moderneja kohteita mistä juuri äsken sanoin että ne ovat tällä hetkellä se suurin ja näitä lämpimästi myös puheenjohtajamaana edistimme ja suomena tuemme

arvoisa puhemies jäsenyys eussa ja yhteisvaluutta eurossa nähdään monilla tahoilla elinehtona suomelle kuitenkin kaikki tiedämme täällä että suomen talous on kuralla eu ja euro eivät tietenkään ole syy kaikkiin ongelmiimme mutta on merkillepantavaa että suomi on ainoa pohjoismaa jossa kotitalouksien tulot ovat pudonneet koko viime vuosikymmenen jos oma valuutta olisi tuho ja turmio suomelle miksi heinäsirkat eivät ole syöneet ruotsia tanskaa norjaa ja miksi euro on siunaus meille kun yleisesti myönnetään että esimerkiksi ruotsi on suuresti hyötynyt omasta valuutastaan mitä sellaista hyvää eurojäsenyys on tuonut suomalaisille kotitalouksille mistä pohjoismaiset naapurimme samoin kuin britit ovat jääneet paitsi ajetaanko suomea kaikkiin ytimiin siksi että se on suomalaisten etu vaiko pelkästään ideologisista

arvoisa puhemies ilmeisesti kysymys liittyi yhteisvaluutta euroon ja niihin päätöksiin jotka aikanaan suomessa on tehty ja totta kai jos miettii sitä historiaa niin kyllähän euro on luonut tähän maahan myös vakautta jos miettii korkopolitiikkaa tai toisaalta kritiikkiin minkä edustaja halla aho esitti niin kyllä meidän kansantaloutemme ovat erilaisia ruotsin ja suomen välillä toki meidän täytyy ottaa myös ruotsista monista asioista oppia ja mallia vaikkapa niissä kysymyksissä että he ovat tehneet työmarkkinauudistuksia mutta se että aikanaan on päätetty mennä yhteisvaluuttaan on tietenkin ollut päätös ja siinä suomi tulee pysymään siihen mitä on tapahtunut finanssikriisin seurauksena että suomi ei päässyt niin nopeasti kasvuun liikkeelle on varmasti ollut yksi syy että meidän elinkeinorakenteemme on edelleenkin jossain määrin yksipuolinen mutta siihen me pystymme kansallisesti vaikuttamaan ja sitä työtähän tässä salissa tehdään mutta siitä että koko järjestelmän perusteita ja uskottavuutta olen kyllä edustaja halla ahon kanssa eri mieltä

arvoisa puhemies aika alkaa loppua tänään suomella on enää kaksikymmentä päivää aikaa hakea kymmenien miljoonien eu rahoitusta nämä hakemukset täyttämällä on mahdollisuus saada eulta rahoitusta suomalaisten liikkumiselle elintärkeisiin hankkeisiin olen tässä salissa patistanut hallitusta syksystä asti että hakuun on ehdittävä kokoomus haluaa kehittää koko suomea ja sen yhteyksiä nyt pahoin pelkäämme että hallitus on vaarassa menettää ei tuhannen taalan vaan miljoonien eurojen paikkansa kaksikymmentä päivää hakemusta ei kuulu ministeri harakka hiljattain suomen kuvalehdessä vyörytitte vastuuta haun ohittamisesta kunnille tämä on kohtuutonta hallituksella on toimivalta kysyn ehdittekö hakemaan suurille raidehankkeille eu rahoitusta kuten olemme teiltä pitkään vaatineet vai meneekö suomelta käytännössä ilmaista rahaa ohi

kolme viikkoa aikaa hakea sekä turun tunnin juna hankkeelle että sitten suomi rata hankkeelle rahoitusta eusta monenlaisia monenlaisia numeroita tässä esiintyy joten nyt olemme tilanteessa jossa noin neljänkymmenen miljoonan euron edestä näihin kahteen hankkeeseen olisi saatavissa suomeen rahoitusta tässä haussa joka on tämän kuluvan loppuvan haun viimeisiä hakuja tämän jälkeenkin tulee vielä toinen mahdollisuus ja se varsinainen suuri tilaisuus sitten myöhemmin

arvoisa puhemies vaikka hakemus ehdittäisiin vihdoin lähettää eun suuntaan ja toivottavasti näin tapahtuu silti tosiasia on se että ajoissa toimimalla olisimme voineet saada enemmän rahoitusta on jaossa yhteensä neljä miljardia euroa olemme kokoomuksessa pettyneitä ettette laittaneet suuria raidehankkeita laajamittaisemmin eteenpäin viime syksynä teidän epäröinnillenne ja aikatauluillenne on olemassa vaihtoehto kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esittelimme keinot joilla hankkeita olisi voitu pääomittaa miljardilla eurolla tällä summalla olisi ollut mahdollista laittaa hankkeita eteenpäin niin pohjoiseen länteen kuin itäänkin saatava eu rahoitus voisi olla merkittävästi suurempi osoitimme rahoitusta myös esimerkiksi pääradan korjauksiin joissa kuokka olisi voitu laittaa maahan heti ministeri harakka oletteko tiedostanut että tekemällä päätökset ajoissa suomi olisi voinut saada tästä hausta vielä enemmän rahoitusta
arvoisa puhemies olen iloinen että kokoomus kirittää näitä raidehankkeita koska niinä vuosina kun te olitte hallituksessa kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayhdeksäntoista uusia ratalinjauksia rakennettiin suomeen ei yhtään millimetriä ei millimetriäkään niinä kahtenatoista vuotena jolloin te olitte hallituksessa ja teitte niitä aitoja budjetteja eikä varjobudjetteja

arvoisa puhemies kokoomus on kaikissa vaiheissa myös edellisessä hallituksessa vauhdittanut siis vauhdittanut näiden hankeyhtiöiden perustamista ja eteenpäinmenoa onneksi edes ne aihiot ovat olemassa joita te silloin kritisoitte niin että edes nyt tässä vaiheessa päästään eteenpäin kokoomus haluaa että suomessa kehitetään koko maan yhteyksiä liikkumisen vapautta ja raidehankkeet ovat keskeinen osa sitä raidehankkeet ovat itse asiassa keskeinen osa myös päästöjen vähentämistä tavalla joka ei estä suomalaisten liikkumisen vapautta eikä hankaloita elämää se ei ole tietysti ainoa ratkaisu te kokoonnuitte tällä viikolla ilmastoriiheenne ja ainoa uutinen sieltä oli ilmastorahasto muutaman sadan miljoonan euron sellainen me olemme ehdottaneet että tässä tartuttaisiin kädenojennuksella siihen suurimpaan päästövähennyskysymykseen eli lämmitykseen autettaisiin suomalaisia öljylämmittäjiä suomalaisia taloyhtiöitä pääsemään eroon kasvavista lämmityslaskuistaan heille ohjatulla vihreän takauksen rahastolla jolla voitaisiin loikata polttamislämmöstä eteenpäin

arvoisa puhemies todellakin tämän viikon alussa hallitus kokoontui yhteiseen ilmastokokoukseen ja olen todella iloinen siitä että sieltä me saimme nyt selkeät päästövähennystavoitteet eri sektoreille on sanottu että tarvitaan lisää toimia ja toimia ei ole ollut mutta toimia on jo menossa ja esimerkiksi tämä taloyhtiöille

sitä voivat hyödyntää nimenomaan niin taloyhtiöt rivitalot omakotitalot kuin paritalot esimerkiksi siihen että vaihtavat öljylämmityksen johonkin muuhun eli ne pystyvät tästä saamaan valtiolta merkittävän avustuksen

herra puhemies arvoisa liikenneministeri harakka en usko että te voitte olla niin tietämätön siitä mitä suomessa on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana raiteilla silloin kun kokoomus on ollut hallituksessa on tehty merkittäviä päätöksiä pääradan korjaamisesta ensimmäinen vaihe iso remontti kaksituhattakuusitoista toinen vaihe pasila riihimäki tehty kolmioraidetta valtiovarainministeri orpon aikana paraikaa tehdään edellisen hallituksen päätöksen pohjalta riihimäen asemapihan remonttia aseman esteettömyyttä ettekö te oikeasti tiedä mitä raiteilla tapahtuu ja nämä kaikki on tehty arvoisa ministeri sitä varten että että nyt kun verkkojen eurooppa ohjelma käynnistyy meillä olisi valmius hakea tätä rahaa tämän radan varrella asuu kolme miljoonaa ihmistä nyt olisi tarvittu ennen muuta ville veturia mutta arvoisa ministeri te olette ollut kuin jere jarruvaunu tässä projektissa tässä on tuo hakemus tästä ei puutu ministeri harakka enää kuin teidän nimenne oletteko valmis sen siihen

arvoisa puhemies on erittäin kiitettävää että näitä parannushankkeita on tehty ja ne tietenkin jatkuvat mutta nyt puhutaan kokonaisuuksista me puhumme kokonaan uusista linjauksista joita viimeiseen vuosikymmeneen ei ole saatu aikaan espoo salo väli on tässä kyseessä ja myöskin

nämä hankkeet saadaan saadaan toisin sanoen nyt alkaa sekä suomalaisen liikkumisen että ilmastotavoitteiden osalta aivan uusi aikakausi suomalaisilla raiteilla

arvoisa puhemies olisin ministeri harakalta kysynyt kun puhutaan tuosta turun tunnin radasta ja suomi radasta miksi ei sanallakaan itään suuntautuvasta ratalinjauksesta koska itse asiassa itä suomen ratalinjauksessa on kuitenkin ihan omat kannattavat puolensa siinäkin minkä takia tästä itään suuntautuvasta ratahankkeesta ei juurikaan ministerin suulla missään kunnolla

arvoisa puhemies kiitos oikein hyvästä täydentävästä kysymyksestä nämä kaksi muuta ratahanketta ovat askeleen pidemmällä kuin tämä itärata josta saamme tässä kuussa selvityksen syyskuussa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa jossa siis ripeästi lähdettiin perustamaan näitä suunnitteluyhtiöitä samalla sovittiin siitä että itäradan eri vaihtoehdot selvitetään tässä samalla siinä pääsemme sitten eteenpäin tässä yhteydessä kun nämä kaksi muuta suunnitteluyhtiötä kuten toivon päästään nyt perustamaan tämä eu haku saadaan aikaan nopealla aikataululla ja sitten meillä on aikaa niin kuin pitääkin olla kunnalliselle päätöksenteolle kaikissa näissä ansiokkaissa kaupungeissa jotka haluavat olla mukana raideliikenteen tulevaisuudessa plus lisäksi sitten saadaan osakassopimus ja yhtiösopimus tehtyä kaikki ihan rauhassa sen jälkeen kun eu rahoitus on varmistettu

tämä vetkuttelu tämän eu liikennerahoituksen kanssa kuvastaa sinänsä suomen yleisempääkin eu linjaa elikkä sitä linjaa ei suorastaan ole kaikki käy edes niitä rahoja ei oteta mitä saataisiin tämä ei ole muiden maiden linja siellä osataan kansallinen edunvalvonta ja ne saavat rahoitusta liikennehankkeisiin ja muihinkin hankkeisiin suomella pitäisi olla enemmän kansallisen edunvalvonnan näkökulmaa näissä asioissa liikenne kuitenkaan ei ole ainut asia jossa eussa tarvittaisiin kansallista edunvalvontaa kysynkin hallitukselta milloin tulee se päivä jolloin esimerkiksi menette sanomaan euroopan euroopan unioniin sen että suomessa on maailman paras metsäteollisuus ja maailman paras metsänhoito ja että me tarvitsemme toimintaedellytykset sille teollisuudelle ja mahdollisuudet harjoittaa sitä metsänhoitoa ja hakata metsiä

arvoisa puhemies kyllä tämä on suomen linja ihan jatkuvasti että me tuemme teollisuutta tässä maassa ja sen me olemme kyllä eulle sanoneet läpi sen historian mitä suomi eussa on ollut näistä kansallisista päätöksistä ehkäpä voisin nostaa tässä esille sen mikä jäi tuossa hetki sitten mainitsematta liittyen tähän alkuviikon ilmastokokoukseen eli että ilmastorahastolla pyritään vivuttamaan myös eurooppalaisen uuden green dealin kautta

että suomi vihdoin laskee sähköveron sinne eurooppalaiseen minimiin tämän hallituksen toimesta on päätös jota suomalainen teollisuus on ajanut vuosikymmeniä ja se totisesti auttaa meidän kilpailukykyämme teollisuuspolitiikkaa ja investointeja tähän maahan ja se auttaa myös ilmastoa kun kuitenkin iso osa päästöistämme tulee teollisuudessa joka on erittäin sitoutunut siihen että he haluavat pysyä tässä maassa tämä hallitus kyllä pitää siitä myös

herra puhemies perussuomalaisilla oli äärettömän nopea takinkääntö äskeisessä kysymyksessä he eivät halunneet eusta rahaa tai mitään ja nyt he halusivat liikenteeseen rahat mutta se sikseen arvoisa puhemies olen erittäin kiitollinen tamperelaisena että nämä liikennehankkeet ja ratahankkeet etenevät ja kiitos hallitukselle siitä ripeydestä mutta kysyisin ministeriltä millä tavalla tätä ratakokonaisuutta sitten suunnitellaan suhteessa tähän valtakunnalliseen kaksitoista vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on tietysti tärkeätä että saadaan nopeita junayhteyksiä mutta ehkä vielä tärkeämpää olisi saada ne nykyiset junayhteydet kulkemaan ajoissa sitten taas toisaalta millä me huolehdimme siitä että tiet tässä maassa pysyvät kunnossa ja ovat paremmassa kunnossa kuin nyt

ovaskaa tästä kysymyksestä on äärettömän tärkeätä että me saamme nyt koko tämän liikennesuunnittelun aivan uudelle tolalle vastauksena myöskin edustaja mäkelälle on se että kun me pystymme pitkäjänteisesti kahdentoista vuoden säteellä pohtimaan niitä tärkeysjärjestyksiä joilla näitä isoja hankkeita haluamme edistää niin silloin myöskin meidän eu tukihakemuksemmekin pääsevät aivan toiselle tasolle kun voimme jo etukäteen tietää ja olla varmoja ja ennakoida minkälaisia hankkeita suomeen tulee tämä on tärkeätä myöskin suomalaiselle elinkeinoelämälle joka voi ennakoida millä tavalla huolehditaan sitten heidän tarpeistansa ja me pystymme myös omilla kansallisilla toimillamme huolehtimaan siitä että jokainen investointi joka suomeen on tulossa ei jää ainakaan siitä kiinni etteikö puu kulje myöskin näillä pienemmillä alemman

arvoisa puhemies meillähän ongelma tässä eu eu rahan ten t ten t rahan saamisessa on ollut hyvin pitkään se että meillä ei ole ollut tämmöisiä pitkän aikavälin tavoitteita elikkä suunnitelmia millä tavalla esimerkiksi raideliikennehankkeita viedään eteenpäin tässä on se meidän suuri ongelma ja nyt meillä on tulossa tämmöinen kaksitoista vuotinen suunnitelma mitä me olemme hyvin vahvasti viemässä eteenpäin kysynkin ministeriltä mitenkä onko meillä tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta raide ja väylähankkeisiin

puhemies kiitos tästä kysymyksestä todellakin tavoite on se että tämä nyt kahdenkymmenen päivän päästä tehtävä neljänkymmenen miljoonan hakemus plus muista hankkeista toinen mokoma ovat vasta alkusoittoa me pääsemme tilanteeseen jossa suomalaista liikennejärjestelmää voidaan paremmin ennakoida ja myöskin tukea ulkomailta tärkeätä on myöskin se että että kaikki eduskuntapuolueet ovat mukana suunnittelemassa tätä kaksitoista vuotista hanketta jolloin päästään ottamaan huomioon kaikkien kaikkien suomalaisten ja koko suomen tarpeet niin että voimme kokea tässä talossa ja tässä salissa että edustamme koko suomea ja pääsemme yhdessä tekemään sitä tulevaisuutta joka huolehtii siitä että liikkumisen yhdenvertaisuus tehokkuus ja myöskin ympäristöystävällisyys ovat sellaisella tasolla kuin tällaisessa sivistysmaassa ansaitseekin
arvoisa puhemies panostukset raideliikenteeseen ovat panostuksia sekä puhtaan ilmaston että ihmisten sujuvan arjen puolesta ja ja sehän on tietysti mitä suurimmassa määrin linjassa hallituksen tavoitteiden kanssa on hienoa kuulla ministeri harakka että näissä raidehankkeissa on tarkoitus reippaasti mennä eteenpäin ilmaston näkökulmasta liikenne on yksi tärkeimmistä päästövähennyskohteista ja se ei totisesti tapahdu itsestään

arvoisa puhemies kiitos tästä kysymyksestä liikenteen päästövähennystavoitteet ovat erittäin kunnianhimoiset ja tavoitteena onkin se että pystymme parantamaan vaihtoehtoja tarjoamaan uusia vaihtoehtoja ihmisten liikkumiselle silloin mainitsemanne raideliikenteen osuuden täytyy kasvaa mutta tämä hallitus on myöskin nyt ensimmäisenä satsannut kunnolla kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen peräti neljäkymmentä miljoonaa euroa vuosittain on on ollut myöskin ilo nyt julistaa

arvoisa puhemies kiitoksia ministeri harakalle oli hyvä kuulla että nyt luvataan hakea näitä hankkeita olisin toki toivonut että kun jätin kolme viikkoa sitten kirjallisen kysymyksen asiasta huolestuneena siihen olisi voinut vastata kahdella sanalla kyllä ehtii tämän edellisen hallituksen osalta on pakko sen verran vielä täydentää näihin aikaisempiin puheenvuoroihin että kyllähän edellinen hallitus vei näitä kapasiteetin lisäämistä ja nopeita yhteyksiä eteenpäin sillä että silloin laitettiin liikkeelle turun tunnin junaa vahvasti pääradallekin valmisteltiin hankeyhtiö käytännössä valmiiksi lisättiin siemenraha suunnitteluun ja saatiin se mukaan ten t verkkoon haluan kysyä eu vaikuttamisesta laajemmin tässä voisi käydä tätä eu puheenjohtajuuskautta laajemminkin mutta muun muassa suomen laatimaa eun budjettia ei hyväksytty ja olemme nyt tanssineet tässä asiassa ihan veitsen terällä viimeiseen hetkeen asti ja jännitämme ehdimmekö tässä haluan kysyä ministeri tuppuraiselta ja koko hallitukselta miten aiotte varmistaa että suomelle tärkeitä hankkeita saadaan vietyä tehokkaasti
arvoisa puhemies kiitos edustaja ikoselle tästä kysymyksestä minulla on ilo sanoa että nyt tämän kuun kahdeskymmenes päivä eurooppa neuvoston puheenjohtaja charles michel on kutsunut ylimääräisen eurooppa neuvoston kokouksen koolle käsittelemään monivuotista rahoituskehystä eikä hän tekisi sitä ellei suomen puheenjohtajamaana tekemä pohjaesitys antaisi sille edellytyksiä parhaillaan michel käy kahdenvälisiä neuvotteluita päämiesten kanssa ja sen vuoksi pääministerimme sanna marin on tällä hetkellä virkamatkalla brysselissä juurikin tapaamassa eurooppa neuvoston puheenjohtajaa ja edistämässä niitä suomelle tärkeitä asioita hyvät ystävät siellä oikealla laidalla näin niitä eurooppa asioita hoidetaan mennään sinne missä päätetään ja tavataan ja keskustellaan ja tuodaan suomelle tärkeät kysymykset kyllä me olemme hyötyneet eun budjetista erittäin paljon muun muassa tutkimuslaitoksille ja yliopistoille tulevasta horizon rahoituksesta jota saadaan osaamisperusteisesti ihan siihen perustuen suomi on saanut valtavan suuret rahat ja jatkossa huolehdimme siitä että potti mistä haetaan kasvaa samoin maaseudun kehittämiseen tulee meille huomattava eu rahoitus ja tässä aiomme huolehtia eduistamme jotta myös jatkossa tätä pilari kakkosen rahoitusta on ja lopuksi pohjois ja itä suomen harvaan asutuille alueille on tulossa erityisrahoitusta eli kyllä suomen puolta pidetään

arvoisa puhemies nyt ihan selväksi suomi on eun nettomaksaja joten eusta takaisin saatavat rahat ovat meidän omaa rahaamme olen olen kuullut että joku on jopa sitä mieltä että juuri se tekee eusta niin hienon että voimme saada osan omia rahojamme takaisin sehän nyt on kaiken huippu kuten tässä on käynyt ilmi jos suomen hallitus ei ei edes osaisi pitää huolta että niitä rahoja saataisiin sieltä takaisin näihin projekteihin eussa kun ollaan niin perussuomalaiset näkevät ehdottomasti että suomen etu on tietysti että kaikki mahdollinen raha sieltä hankitaan ja haetaan takaisin kotimaahan hyvänä esimerkkinä juuri rautatie ja autotierakentaminen tavaroiden ja ihmisten liikkuvuudesta tässä tavoitellaan talouskasvua ja perusinfran kunnossapito ja parantaminen on sen osalta tärkeätä tässä on nyt keskitytty raideliikenteeseen panostamiseen mutta samalla perussuomalaiset muistuttavat että myös yksityisautoilua voitaisiin helpottaa hallitus on nyt valinnut erilaisen tien ja lähtenyt yksityisautoilun vaikeuttamiseen siksi kysynkin voisitteko myös panostaa

nimenomaan tämä kaksitoista vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma jota nyt käynnistellään kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöllä ja jonka on tarkoitus käynnistyä ensi keväänä huolehtii kaikista liikkumismuodoista suomessa meillä on

myöskin autoilla entistä paremmilla ja turvallisemmilla teillä teiden kuntohan liittyy tietenkin turvallisuuteen ja meillä on liikenneturvallisuuden osalta yksi ainoa oikea tavoite ja se on se että meillä on nolla liikennekuolemaa vuosittain ja uskon että me täällä teemme kaikki yhteistyötä tämän tavoitteen eteen

monta asiaa jotka näyttävät sotkeutuvan hiukan keskenään edellisen hallituksen hankeyhtiöt ovat aivan erilaisia ja siksi ne jäivätkin toeutumatta hallituksen itse erotessa tehtävistään nämä hankeyhtiöt nämä suunnitteluyhtiöt jotka perustettiin syyskuussa perustuvat siihen että valtio on niissä määräävänä tekijänä ja sitten nämä kaupungit jotka ovat mukana niissä neljälläkymmenelläyhdeksällä prosentilla en nyt aivan hahmota mikä haku meiltä olisi jäänyt tekemättä kun juuri nyt kerroin teille että yli neljänkymmenen miljoonan edestä näihin kahteen raideyhtiöön tässä vaiheessa voidaan saada suomeen tukea ja nämä hakemukset alkuperäisen kysymyksenne mukaan tehdään hyvissä ajoin sitten kun ollaan päästy tästä vaiheesta eteenpäin ja kun meillä varsinainen rakentamistyö alkaa silloin puhutaan jo miljardiluokan jaoista eu tasolla ja silloin päästään sitten rahoittamaan ilmastoystävällistä liikennettä oikein kunnolla

seuraava kysymys edustaja tanus
arvoisa puhemies hallitus on tuomassa eduskuntaan esityksen sitovasta nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksesta kd kannattaa mitoitusta mutta suunniteltu rahoitus herättää kysymysmerkkejä mitoituksen on arvioitu vaativan yli kaksisataa miljoonaa euroa tällä hallituskaudella mutta hallitusneuvotteluissa rahaa tähän on löytynyt vain noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa

arvoisa puhemies itse asiassa nämä edustaja tanuksen nostamat säästöt tai tai kulukavennukset lääkehuollon uudistamiseen tai sairausvakuutukseen ovat molemmat kirjattuina hallitusohjelmaan me olemme tekemässä lääkehuollon kokonaisuudistusta jossa on haettavissa säästöjä ja samoin kuten nämä yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvaukset nämä liittyvät kiinteästi monikanavarahoituksen purkamiseen jota on yritetty tehdä jo monen eri hallituksen toimesta ja ja sen takia nyt me me olemme tätä viemässä eteenpäin näitä kumpaakaan monikanavarahoituksen purkamista tai tätä lääkehuollon kokonaisuudistusta jossa apteekkien apteekkien katteita käydään läpi ei ole sidottu hoitajamitoitukseen vaan ne olisi tehty joka tapauksessa hallitusohjelman mukaisesti

arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministeriltä mainitsitte suuresta lääkehuollon kokonaisuudistuksesta missä vaiheessa se se uudistus on meneillään ja missä vaiheessa sen olisi tarkoitus tulla eduskuntaan käsittelyyn

viime aikoina viime vuosina olemme pystyneet heille tarjoamaan lisää hoitavia käsiä tarvitaan tämän hoitajamitoituslain on tarkoitus tulla voimaan jo ennen vuotta kaksikymmentäkolme mutta siirtymäaika päättyy vasta maaliskuun lopussa vuonna kaksikymmentäkolme eli vaalikauden lopussa kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä miksi lopullinen siirtyminen tapahtuu vasta tuolloin vaikka jo viime kaudella puhuimme että asialla on erittäin kiire vai eikö enää niin kiire olekaan miksi vastuu toteutuksesta ja rahoituksesta siirtyy käytännössä vasta seuraavalle

puhemies eduskunnassa tätä asiaa on todella pitkään puitu kymmenen vuotta taitaa kohta tulla täyteen ja edeltäjäni monessa polvessa ovat ajaneet sitovaa mitoitusta myöskin hoiva ja hoitohenkilöstön osalta lakiin taitaa olla ministeri guzeninan aikaan jolloin tämä asia oli eniten tapetilla tässä salissa ja eduskunta silloin jo edellytti kaikkien puolueiden toimesta että laitettaisiin sitova mitoitus lakiin vieläkään tuota esitystä ei ole näkynyt ja eletään sentään vuotta

tänään on siinä suhteessa historiallinen päivä että tähän todella vastataan sitovalla henkilöstömitoituksella joka tulee lakiin nolla pilkku seitsemän astuu heti voimaan jos eduskunta päättää voimaantulosta ensimmäinen kahdeksatta tätä vuotta meillä jo nyt

hoitokodeista toteutuu yli nolla pilkku seitsemän mitoitus tarkoitus ei ole heikentää ihmisten

arvoisa puhemies tämä hoitajamitoitus on kuin sen siirtymäajan alkupäivä eli aprillipäivä kaksituhattakaksikymmentäkolme juuri ennen seuraavia eduskuntavaaleja nyt mielenkiintoista on lähinnä se että kaikkihan me tässä salissa haluamme että tämä hoitajamitoitus laitetaan kuntoon mutta tämä rahoituspuoli on tässä täysin epäselvä mitä tarkoittaa että digitalisaatiolla voidaan rahoittaa tätä mitä tarkoittaa että näillä lääkekorvauksilla voidaan rahoittaa mitä tarkoittaa tämä ostopalveluiden tehostaminen kuten marin tiedotti nämä ovat tavoitteena mitä jos tämä ei toteudu mistä tämä raha otetaan

arvoisa puhemies tämä teidän puheenvuoronne osoittaa hyvin miksi yli kymmeneen vuoteen ei olla haluttu että vanhusten palveluita voidaan laittaa kuntoon aina on tarvetta näille rahoille on monta muuta tarvitsijaa enkä puhu edes sosiaali ja terveydenhuollosta me olemme nyt tällä hallituspohjalla tarttuneet härkää sarvista meidän on tunnustettava että ikääntyminen on aikamme ilmiö vanhuspalvelut eivät voi nitistä liitoksistaan meillä on ollut jo pitkään jatkunut vanhuspalveluiden kriisi jossa laiminlyönteihin on haettu ratkaisuja osa näistä ratkaisuista on haettava eduskunnan tasolla lainsäädäntöä muuttamalla meidän on varmistettava että tästä nykyisestä rahoituspakasta joka meillä on valtiolla käytettävissä käytetään entistä isompi osa näiden palveluiden kuntoon laittamiseen se on arvokysymys ja tästä arvokysymyksestä tällä pohjalla on todettu että toimiin lähdetään se vaatii myös sitä että me käymme läpi kaikki pääluokat ja olemme vastuuministeri pekosen kanssa omalta osaltamme esittäneet missä olisi parantamisen varaa ja palveluiden painopisteen muutosta vanhuspalveluiden puoleen

arvoisa puhemies ministeri haatainen olette tarttunut toimenpiteisiin joilla edistetään työperäistä maahanmuuttoa se on aivan oikein mutta suomalaisia työttömiä tai suomessa olevia työttömiä maahanmuuttajia ei pidä unohtaa työttömyys on on valtava ongelma ihmisille ja kansantaloudelle minulla on kuitenkin ehdotus työperäiseen maahanmuuttoon se on laajasti schengen alueella käytössä oleva kansallinen d viisumi sen voivat saada henkilöt joilla on esimerkiksi opiskelun tai työn vuoksi peruste oleskella määräaikaisesti joissain maissa d viisumin hakuprosessi on helpompi ja se on erinomainen nimenomaan tilapäisen työvoiman tarpeeseen sitä voisi kokeilla suomessakin rajoitetusti ja katsoa sitten laajemmin sitä käyttöä

arvoisa puhemies tämä edustaja harkimon esittämä viisumityyppi on yksi niitä vaihtoehtoja joita tässä kokonaisuudessa harkitaan tällä hetkellä ja joilla voidaan työperäistä maahanmuuttoa edistää kaikki vaihtoehdot ovat nyt pöydällä ja myöskin ulkoministeriön puolelta täytyy sanoa että olemme pyrkineet purkamaan niitä jonoja viisumihakijoilla on keskeisillä alueilla täytyy olla sellainen tilanne että kun työnhakijalla on täällä työpaikka ja työnantaja ja työluvat kunnossa niin myöskin tämä byrokratia viisumin osalta järjestyisi nopeammin ja tähän tullaan ulkoministeriössä myös kiinnittämään erityistä huomiota
seuraava kysymys edustaja kautto

uutiset jyväskylän aikeista selvittää vesihuollon siirtämistä osittain yksityiseen omistukseen ovat nostaneet keskusteluun luonnollisten monopolien yksityistämisten riskit vesi on ihmisille välttämätön elämän edellytys tällaisten elintärkeiden toimintojen alistaminen yksityisten yritysten voitontavoittelun alle ei ole oikein kansainväliset esimerkit osoittavat ettei se ole myöskään viisasta esimerkiksi isossa britanniassa yksityistäminen on nostanut kuluttajahintoja ja samaan aikaan infra on rapistunut kun sijoittajat sijoittajat ovat keränneet voitot ja jättäneet tärkeät investoinnit tekemättä tällä hetkellä laki ei aseta rajoituksia yksityisomistukselle vesihuollossa kysyisin aikooko hallitus rajoittaa lainsäädännöllä vesihuollon kaltaisten ihmisille välttämättömien toimintojen myyntiä voittoa tavoitteleville yksityisille yrityksille

arvoisa herra puhemies vesi on kansallisomaisuuttamme ja puhdas ja turvallinen juomavesi on meille myös iso ylpeyden aihe ja siksi on täysin ymmärrettävää että kaupunkien aikeet yksityistää osa omistamistaan vesihuoltolaitoksista ovat herättäneet huolta

niin kuin kysyjä sanoi meillä vesihuoltolaitokset ovat luonnollisia monopoleja siksi yksityistämiseen on suhtauduttava erittäin varovasti me emme halua tästä uutta carunaa itsellemme se on ihan päivänselvä asia siksi on tarpeen valvoa ja on tarpeen myöskin selvittää nämä asiat perin juurin olen reilu pari viikkoa sitten asettanut työryhmän valmistelemaan tätä asiaa juuri näistä näkökulmista lähtökohdista ja selvittämään koko kansallista vesihuoltoamme sen toiminnan varmistamista kaikissa mahdollisissa tilanteissa sen korjausvelkaa ja myöskin sitä miten suhtaudutaan tähän yksityiseen